Palveludirektiivin keskeisiä tehtäviä on edistää yhteisten sisämarkkinoiden toimintaa ja tarjota tätä kautta kuluttajille enemmän vaihtoehtoja sekä lisätä työllisyyttä. Yhteisestä tahtotilastamme huolimatta kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan jälleenkään ole toteuttaneet kaikkia tarvittavia uudistuksia eivätkä avanneet palvelumarkkinoitaan.

Direktiivin soveltaminen ei saa vaarantaa eurooppalaista tasapainoista ja kestävään sosiaaliseen markkinatalouteen liittyvää mallia. Meidän tulee huolehtia siitä, ettemme direktiivin kautta edistä sellaista sosiaalista dumppausta, jossa jäsenvaltiot kilpailevat keskenään siitä, missä työn teettäminen on yrityksille edullisinta. Ei ole oikein, että palveluala kasvattaa meille uuden työssäkäyvien köyhien luokan, koska palkka ei riitä...